lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan

arvoisa herra puhemies tässä muutoksessa tavoitellaan sitä että kuntien osuudet ympäristöasioista voisivat kasvaa ja se maksurasite joka kunnilla näiden asioiden hoitamisessa on voisi keventyä pidän tätä erinomaisena aloitteena ja ja lainsäädäntönä ja toivon että tähän tulee valiokuntakäsittelyssä niin selkeät ohjeet että kuntalaisten ja kuntien maksujen määräytymisperusteet säilyvät selkeinä

arvoisa herra puhemies jätelaista on hyvä käydä keskustelua tämä esitys on nyt nimenomaan hallitusohjelman tavoitteiden mukainen siltä osin että maksupolitiikkaa esitetään vapautettavaksi niin että valvontatoimenpiteistä voidaan periä valvottavalta nuo maksut ja kunnat voisivat jatkossa määritellä itse valvontataksansa kustannusvastaavuuden rajoissa tämä on järkevää että se joka aiheuttaa myös myös maksaa mutta jätelaissa olisi nyt kyllä aiheellista ottaa ehkä toisenkinlainen tarkastelu jätelain kokonaisuudessa on myös kiinteistöjen kotitalousjätteen kuljetukset ja niissä on kyllä tällä hetkellä käynnissä suomessa aikamoinen jätteiden sosialisointi meillä on ollut toimiva jätejärjestelmä jossa kiinteistöt ovat voineet itse päättää jätteenkuljetuksesta se on ollut malli joka on kannustanut jätteen määrän vähentämiseen ja nyt me olemme siirtymässä malliin joka ei pitkien etäisyyksien suomessa tule säästöä missään tapauksessa tuomaan vaan se tulee ennen muuta lisäämään kustannuksia

se tulee myös lisäämään jätteen määrää kun tällainen yhteisvastuullisuus tulee lisääntymään itse luulin että tänään myös ympäristöministeri tiilikainen olisi ollut täällä paikalla kun täällä on useampia tähän kokonaisuuteen liittyviä liittyviä nyt hän onkin paikalla korjataan ettei jää pöytäkirjaan väärin eli kun ministeri tiilikainen on paikalla niin niin toivottavasti voisimme käydä hivenen keskustelua myös näistä päivitystarpeista joita jätelaissa laajemminkin on arvoisa puhemies tämä esitys joka nyt on käsittelyssä on juuri sensuuntainen että vastuuta siirretään sille joka tuottaa joka aiheuttaa ja näin pitäisi olla myös kotitalouksien jätteen kohdalla

arvoisa arvoisa puhemies kiitoksia hyvät kollegat palauttamisesta

oikeastaan tämän kyseisen lakiesityksen joka nyt on lähetekeskustelussa tausta löytyy tuosta hallitusohjelman linjauksesta missä sitoudutaan karsimaan kuntien kustannuksia miljardilla eurolla ja sen harjoituksen yhteydessä käytiin kaikkia hallinnonaloja läpi että missä meillä on asioita joissa vielä olisi mahdollisuus parantaa sitä että joko kunnat pystyvät tekemään asiallisia säästöjä tai sitten kuntien velvoitteita katetaan asiakasmaksuilla tässä kohtaa nyt sitten laajennetaan hitusen verran tuota ympäristönsuojelu ja jätelain valvonnan maksullisuutta periaate on se että jäte ja ympäristönsuojeluvalvonnan kustannukset laskutetaan valvontatarpeen aiheuttajalta nykyistä kattavammin kunnissa tuo toimeenpano mukaan lukien maksujen suuruus jää sitten kuntien harkintaan päätettäviksi eli käytännössä sitten kunnat päättävät sen kuinka suuria taksoja näistä toimista peritään kunnissa tämän lakimuutoksen myötä maksulliseksi tulisivat ympäristönsuojelulain mukaiset tarkastukset onnettomuus haitta ja rikkomustilanteissa sekä jätelain mukaiset siivoamismääräyksiin liittyvät valvontatoimenpiteet kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen antamien roskaantumisen ehkäisemiseksi tai jätehuollon järjestämiseksi tarkoitettujen määräysten valvominen rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun kiellon tai määräyksen valvonta ja jätteen keräyksen säännöllinen valvonta

jos ajatellaan sitten sitä kuluttajan tai toimijan oikeussuojaa niin tietysti on se että maksuthan saavat aina vastata enintään sitä valvontatoimenpiteen tuottamaa kustannusta ja tietysti kunnissa näin tullaan tekemään ja tässä on myös maksujen oltava yksityishenkilöille kohtuullisia hyvä hyvä periaate ja tässä sitä noudatetaan sitten jos ajatellaan että joskus kiusantekoina tehdyistä valituksista aiheutuu kustannuksia niin niitä on voitava periä siltä vireillepanijalta niin että tämänkaltaiseen toimintaan tässä ei nyt sitten kuluja tule kaiken kaikkiaan esityksen vaikutukset ovat senkaltaiset että arvioidaan että maksukertymä on

kaiken kaikkiaan kolme pilkku viisi viiva kahdeksan miljoonaa euroa kunnille tästä tulee käytännössä tuo kolme pilkku viisi viiva seitsemän miljoonaa valtiolle vajaan miljoonan verran pääosin nuo maksut kohdistuvat yrityksiin ja suurin osa valvontatoimista liittyy siis rikkomus laiminlyönti ja onnettomuustilanteisiin tai siihen että vaaditaan ja valvonnalla tehostetaan sitä että toiminta palautetaan lailliseen tilaan yritykset voivat alentaa maksurasitustaan kun noudattavat lakia ja toimivat huolellisesti se on näin yksinkertaista kansalaisille maksuja voi aiheutua esimerkiksi roskaantuneen kiinteistön siivoamismääräyksestä ja siihen liittyvästä tarkastuskäynnistä eli kaikille ovat tutut romuvarastona käytetyt pihat tai laittomat kaatopaikat tällaisissa tapauksissa voivat sitten myös yksittäiset kansalaiset joutua maksuja maksamaan kaiken kaikkiaan puhemies tässä tämä esityksen sisältö joka siis laajentaa jonkun verran ympäristönsuojelulain ja jätelain valvonnan maksullisuutta ja sitä kautta alentaa kun tien kustannuksia

arvoisa puhemies joku hallitus tuo jotain uusia esityksiä niin kyllähän silloin löydetään varmaan jotain hyvää mutta myös jotain kyseenalaistettavaa tässä ajattelin nyt ensiksi nostaa näitä positiivisia asioita positiivista on se ettei euromääräistä summaa mainita ehdotuksessa ja että prosentti on nostettu kymmeneen prosenttiin mutta silti tosiasia on että kunnallisilla jäteyhtiöillä on käytössään vähän rahaa ja lisäksi toiminta edellyttää heiltä aika suuria investointeja ja jos vertaa esimerkiksi eu tasolla verrattuna muihin maihin jotka soveltavat eu direktiivin kahdenkymmenen prosentin sääntöä markkinaehtoisesta toiminnasta saadakseen säilyttää niin in house lausekkeen on minusta poikkeavaa väittää että kunnallisilla jäteyhtiöillä suomessa olisi paljon paljon rahaa toinen positiivinen asia kyllä on että nykyisessä ehdotuksessa kuntien jätteet vielä kuuluvat kunnallisten jäteyhtiöiden tehtäviin sitten jos tarkastellaan sairaanhoitopiirien ja maakuntien näkökulmasta niin niin todettakoon että jos maakuntien terveydenhuollon jätteet otetaan pois kunnallisten jäteyhtiöiden vastuista ja sallittua markkinatoimintaa vähennetään niin kunnalliset jäteyhtiöt eivät pysty tarjoamaan maakunnille palvelua

vielä kotitalouksista jos kunnalliset jäteyhtiöt nykyään onnistuvat tuottamaan pientä voittoa yritysjätteistä niin se menee toiminnan rahoittamiseen taas jos nämä tulot jäävät pois samanaikaisesti kun laitosten läpi menevä jätemäärä pienenee käyttöön kohdistuva kustannuspainehan lisääntyy ja kotitalouksien maksuja saatettaisiin joutua korottamaan arviolta jopa kymmenen viiva kolmekymmentä prosenttia arvoisa puhemies tavallisesti perustellaan yksityistämistä kilpailulla tehokkuudella ja alemmilla hinnoilla itse edustan yleensä sellaista politiikkaa että jos pystytään löytämään säästöjä ja ja tehokkuutta lisääviä toimia niin en en ollenkaan vastusta yksityistämistä mutta toisaalta ehdotus uudesta jätelaista yhdessä hankintalain kanssa saattaa johtaa jätteenkäsittelyn osalta että se johtaa korkeampiin hintoihin ei ainoastaan kotitalouksille vaan kaikille ja pahimmassa tapauksessa jopa huonompaan tehokkuuteen ja suurempaan byrokratiaan nykyään kilpailuneutraliteetti toteutuu ehdotuksessa ei ole minun mielestäni kyse kunnallisten jäteyhtiöiden kyvystä kilpailla markkinoilla vaan siitä että kilpailua yritetään näillä toimilla jopa vähentää estämällä kunnallisia jäteyhtiöitä tarjoamasta palveluja olen ymmärtänyt että tällaista palautetta on myöskin tullut kunnallisista jätelaitoksista joten toivoisin että valiokuntakäsittelyssä näitä asioita huomioitaisiin

puhemies on pakko sanoa että edustaja östman puuttui kyllä aivan olennaiseen asiaan kun tästä jätehuollosta puhutaan niin se on suomessa yleisesti ottaen erittäin hyvin tehokkaasti myös kustannustehokkaasti järjestetty ja tässä on suuri riski että lähdetään säntäilemään tavalla joka tuottaa huonompaa palvelua ja kuntalaisille jotka viime kädessä maksavat kustannukset kalliimmalla sen takia haluankin kysyä ministeriltä missä määrin hän on asioinut tämän tämän ja tämän koko kokonaisuuden haltuunotossa kuntaliiton kanssa ja missä määrin kuntien hyvin perusteltuja näkemyksiä on tässä otettu huomioon ettei vain kävisi niin kuin edustaja östman hyvin asiaan paneutuen varoitti voi tulla karhu vastaan kun ollaan lähtevinään sutta karkuun

arvoisa puhemies en epäile etteivätkö edustajat östman ja heinäluoma olisi huolellisesti paneutuneet tähän asiaan mutta sillä asialla mistä te puhutte ei valitettavasti ole mitään tekemistä tämän nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen kanssa joten pyydän teitä pidättäytymään ja kehittämään edelleen näitä hyviä näkökulmia ja puheenvuoroja kunnes hallitus tuo jätelain muutoksen missä sitten näihin asioihin paneudutaan se on kyllä lausunnoilla tällä hetkellä mutta ei vielä eduskunnan käsittelyssä

arvoisa puhemies totean lyhyesti vain että ainakin tässä minun näyttöpäätteessäni luki myöskin jätelaki joten pelasin riskillä ja käytin tällaisen hyvin ennakoidun puheenvuoron joka tulee varmasti jatkossakin kun tästä käydään keskustelua tulevaisuudessa

arvoisa puhemies kuulun kansanedustajiin jotka saavat paljon palautetta ja ja tästä asiasta on tullut jo pidemmän aikaa paljon palautetta kun täällä puhutaan niin pidän tärkeänä että edustajat pääsevät evästämään ministereitä ja sen takia kysyinkin ministeriltä miten hän on laajemmin tämän asian käsittelyn yhteydessä ottanut kuntaliiton näkemyksiä huomioon ja totean että en ole vielä saanut vastausta mutta jään odottamaan tätä vastausta jossa hän voisi hiukan avata aikooko hän ottaa jatkovalmistelussa huomioon kuntaliiton näkemykset ja miten ne tämän lakiesityksen valmistelussa

arvoisa herra puhemies tuo edustaja östmanin esille nostama asia on tulossa tänne ja on tietysti hyvä että että siihen annetaan evästyksiä täältä vaikka se vielä lausunnolla on niin kuin itsekin totesin meillä jätelaissa on asioita joita joita on syytä käydä läpi tämän kansalaispalautteen osalta mitä on on varmasti itse kukin kukin reilusti saanut tässä hallituksen esityksessä kahdeksankymmentäneljä joka on siis tänään käsittelyssä nimenomaan päivitetään tätä maksupolitiikkaa siinä siinä vastuussa että oikea henkilö tai oikea toimija maksaisi maksaisi nämä nämä maksut ympäristölle riskejä aiheuttavan toiminnan noudattamisen valvonta on pitkällä aikavälillä julkisen talouden kannalta välttämätöntä sillä laiminlyönteihin puuttumattomuus johtaa usein vahinkojen laajenemiseen niin suuriksi että vahingoista aiheutuvia kustannuksia päätyy lopulta yhteiskunnan maksettaviksi todetaan tässä hallituksen esityksessä viime keväänä eduskunta teki

juuri tarttuen tähän huoleen koskien kaivoksia meillä on talvivaaran lisäksi muitakin kaivoksia joissa on käynyt juuri näin että valvonta on pettänyt ja ja ne varat jotka on tuon kaivoksen ympäristöasioiden jälkihoitoon varattu ovat murto osa siitä mitä kustannuksia aiheutuu kun kun homma ei ole mennyt niin kuin on suunniteltu tämä eduskunnan kirjaus on hallitusta sitova ja velvoittava ja kysyisin ministeri tiilikaiselta kun se niin lähelle tulee tämän päivän esitystä millä tavalla tässä on ryhdytty toimiin että saisimme jatkossa myös näissä kaivoskysymyksissä

arvoisa puhemies kun tästä konkreettisesta esityksestä puhutaan pidän tärkeänä että tämä koko jätehuollon kehittäminen tapahtuu tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa kun se on erinomaisen hyvin ja kustannustehokkaasti hoidettu tiedämme paljon muita euroopan maita enkä nyt puhu etelä euroopasta tai italiasta joissa meillä on aito jäteongelma jota ei ole kyetty ratkaisemaan kunnilla on nyt mahdollisuus myös tehdä tätä kilpailutusta niin että että se käyttää yksityistä osaamista hyväkseen mutta se voi tehdä sen keskitetysti yhdistämällä tämän tavallisten asukkaiden jätehuollon ja sitten yritysten jätehuollon toisiinsa sen takia tällä asialla on iso merkitys ja ja toivon että tässä hallitus etenee viisaalla tavalla kuunnellen meidän kuntakenttää

arvoisa puhemies mielestäni nyt käsittelyssä oleva lakiesitys on on kyllä hyvä se noudattaa sitä periaatetta että jätteen aiheuttaja maksaa siitä syntyvät kustannukset ja se on aivan oikein siinä mielessä tämä tämä muutos on on mielestäni erittäin hyvä mutta sitten aivan kuten edustaja heinonen tässä nosti esille kyllä tässä tätä samaa periaatetta pitää pystyä

miten huolehditaan esimerkiksi kaivosten osalta tai jonkun muun tämmöisen toiminnan osalta josta tiedetään että että tulee jätteitä ja mahdollisia isojakin riskejä voi olla että jos se jäteongelma karkaa käsistä niin miten siihen velvoitetaan toimijaa varautumaan niin että se pystyy kustannusten osalta huolehtimaan tästä on noussut esille myös jätelain uudistus jonka me tiedämme olevan tulossa tässä on ollut erinomaisia puheenvuoroja siitä että se on kyllä syytä tehdä kuntien kanssa yhdessä myös sen vuoksi että meillä on hyvin erilaisia toimintaympäristöjä eri puolilla maata vaikka joillakin alueilla jätettä syntyy paljon ja on tiheästi asutusta niin varmasti siellä myös markkinaehtoisesti paljonkin pystyy jätehuolto toimimaan mutta sitten samanaikaisesti meillä on laajoja alueita missä ei millään tavalla ole kannattavaa yksityisten yritysten hoitaa hoitaa jätehuoltoa silloin se että meillä on on kunnilla suuri vastuu jätehuollosta takaa sen että kaikkien jätteet tulevat hoidettua ja kenenkään kustannukset eivät sitten taas karkaa liian korkeiksi vaan se sen suuruisena mitä mitä siitä jätteestä ne todelliset kustannukset ovat
arvoisa puhemies tämä esitys on mielestäni kyllä hyvin perusteltu ja noudattaa sitä hyvää periaatetta että aiheuttaja maksaa valvonnan kustannukset paitsi että tämä tuo niitä toivottuja resursseja jätehuollon valvontaan ja ja ympäristönsuojeluun niin toivottavasti myös kannustaa toimijoita vähentämään jätteiden määrää se mihin kiinnitin tässä huomiota on tämä lausuntopalaute jossa on jonkun verran tullut palautetta siitä että maksujen määräytymisen perusteen tulisi olla valtakunnallisesti yhdenmukainen tässähän nyt jätetään tietenkin kunnille suuri harkintavalta taksojen määräytymisen osalta mutta toisaalta tässä esityksessä on kyllä hyvin perusteltu se minkä takia ei näin voi olla eli kuntien osalta taksan määrääminen kuuluu sinne kunnan itsehallinnon ydinalueelle mikäli näin ei olisi jos nämä valvontamaksut olisivat yhdenmukaiset niin silloin

kustannusvastaavuusperiaatetta noudattavien maksujen sijasta lähestyttäisiin ikään kuin veroluonteista valvontamaksua jossa taas olisi sitten oma prosessinsa ja oma suhteensa jopa säätämisjärjestykseen pidän tätä esitystä ja sen perusteluja kyllä varsin varsin

arvoisa puhemies tässä nyt nousi kuitenkin esille tämä tulevakin jätelain muutos ja ja muistuttaisin vain siitä oikeastaan

jätelakiin täytyy olla balanssissa ja niiden täytyy olla yhteensopivat hankintalain kanssa jonka eduskunta on hyväksynyt viime vuoden puolella ja joka on tullut tämän vuoden alusta voimaan voimaan se jonkun verran rajaa niitä intohimoja sitten mitä jätelain puolella tässä eduskunnassa tehdään jätelain ja hankintalain välillä ei voi olla mitään ristiriitaa mutta sitten itse tähän hallituksen esitykseen lähtökohtaisestihan tämä hallituksen esitys on hyvä mutta viittaan nyt oikeastaan siihen mitä ministerikin tässä aiemmin sanoi missä tapauksessa se voi koskea tavallisia ihmisiä ja ja kansalaisia ministeri otti tässä esille romupihan tämmöinen niin sanottu romupiha voi olla sille asianomaiselle asukkaalle sellainen ettei hän pidä sitä ollenkaan jätteenä tai romuna eikä hänen mielestään siitä aiheudu riskiä kun taas naapurin mielestä se voi sisältää ja hän pitää sitä romupihana no sitten tullaan näihin valvontamaksuihin meillä suomessahan on käytäntö se että viranomainen päättää tästä valvonnasta milloin valvonta suoritetaan esimerkiksi elintarvikealalla ja monella muullakin alalla viranomainen itse päättää tämän valvonnan tarpeellisuudesta ja esimerkiksi siitä kuinka monta kertaa käydään jotakin paikkaa valvomassa ja siitä tulee yleensä sitten valvottaville kohteille muutaman sadan euron lasku kysyisinkin ministeriltä ministeriltä siitä miten tarkkaan pystytään sitten käytännössä vetämään raja siitä mikä toiminta yksityisellä sektorilla esimerkiksi aiheuttaa tämmöistä ympäristöriskin mahdollisuutta ja luo tämmöisen valvonnan tarpeen ja sitä kautta

arvoisa herra puhemies tämän hallituksen esityksen tavoitteena on vahvistaa kuntien ja valtion viranomaisten taloudellisia voimavaroja valvontatehtävien asianmukaiseksi hoitamiseksi tämä hallituksen esitys on todellakin hyvä ja kannatettava ja toivottavasti se menee hyvin eteenpäin mitä itse tähän esitykseen tulee niin kaikki nämä lausunnot mitä tähän on tullut jo aiemmin ovat olleet pääsääntöisesti kannattavia jotta tämä asia etenisi hyvässä yhteistyössä eteenpäin se mitä myöskin ministeri toi omassa puheenvuorossaan esille on omasta mielestäni tärkeää että tällä pystytään alentamaan kuntien kustannuksia ja viranomaiset pystyvät myöskin toimimaan asianmukaisesti mutta myöskin se tulee huomioida tulee olla jatkossa kohtuullisia ettei niistä maksuista tule kohtuuttomia sitten oikeastaan mihin edustaja turunen jo vähän viittasi niin sanottuihin romupihoihin tai vastaaviin itse ottaisin esille myöskin sen että kun aina silloin tällöin nimenomaan yksityisten maille ilmestyy niitä luvattomia jätekasoja ja kun itse maanomistaja ei ole aiheuttanut niitä niin toivottavasti tästä ei sitten aiheudu lisäkustannuksia taas niille yksityismaiden omistajille jotka eivät ole aiheuttaneet niitä kasoja sinne toivoisin että myöskin tätä asiaa pohdittaisiin jatkossa miten saataisiin niiltä yksityisiltä jotka ovat tällä hetkellä velvoitettuja sitten poistamaan niitä jätekasoja pois niitä ylimääräisiä kustannuksia mitä heille tulee mitä he eivät itse ole aiheuttaneet voisiko ministeri myöskin valottaa vähän

arvoisa puhemies käytän tilaisuutta hyväkseni kun ministeri on paikalla ja täällä on puhuttu kaivoksista ja kunnille aiheutuvista kuluista ja maksuista ja niitten korvaamisesta tuossa joitakin aikoja sitten otin puheeksi itse ja moni muukin on eduskunnassa varmasti tästä puhunut että on olemassa kulurasitteita kuten melu ja pöly ihmisten omaisuuden arvonalennus kunnissa kuten meillä hyvinkäällä kun on paljon maa ainesten ottoa onko hallitus miettinyt mitään muita keinoja kuin lupamaksu ja oikeastaan juuri valvontamaksu miten myös sinne kuntaan saisi siitä haitasta siellä tiet kuluvat ja on pölyä ja juuri tätä että joidenkin asuma alueiden vetovoimaisuus heikkenee sitten jos yhtiön pääkonttori ei ole sillä paikkakunnalla niin eipä sinne sitten oikein muita tuloja hirveästi tule tule tästä toiminnasta onko mietitty mitään kaivosveroa tai rojalteja mitä esimerkiksi maailmalla käytetään kompensoimaan tätä tilannetta esimerkiksi juuri hyvinkäällä mistä olen kotoisin paljon puhuttaa meillä on siellä eräs alue

hyvää ja hiljaista omakotiasumista ja sinne on sitten myöhemmin tullut näitä näitä louhintapaikkoja ja hiekanottopaikkoja ja ihmiset ovat kovasti olleet pahoillaan että

minuuttia arvoisa puhemies tähän nyt käsitteillä olevaan lakiin tämä on kuntien toiveitten mukainen kuntia on kuultu tämä vastaa kuntien toiveita maksujen tasosta onko se yhdenmukainen vai voivatko kunnat päättää meillä on kunnallinen itsehallinto ja sen mukaan kunnat itsehallinnon sisällä päättävät maksuistaan niitä ei voi ulkoa sanella sitten kysymyksiin sisällöstä miten se kohtaa kansalaisia edustaja turunen otti tärkeän näkökulman että milloin lähtee niin sanotusti taksamittari pyörimään oma käsitykseni on että jos esimerkiksi jonkun ilmiannon perusteella tullaan paikalle niin se ei ole maksullinen tarkastuskäynti vaan ainoastaan jos annetaan siivoamismääräys eli viranomainen arvioi että tilanne on sen kaltainen että siihen on puututtava ja sen jälkeen tullaan jälkikäteen tarkastamaan onko toimittu toimittu kuten viranomainen on ohjeistanut siitä tulee se maksumahdollisuus mutta toivon että valiokunta tätä varmasti vielä työssään selventää

oikeastaan sama koskee vähän tätä torniaisen huolta en osaa suoraan vastata tämä lakiesitys ei tuo ratkaisua siihen miten siinä menetellään jos joku on jonkun toisen maalle roskia kipannut mutta tähän tulevaan jätelain uudistukseen joka on työn alla aivan oikein hankintalaki asettaa omat reunaehtonsa tuosta kuulemisesta olen valmistelevan työryhmän kokouksessa itsekin käynyt kaikkia osapuolia kuulemassa koska mielipiteitten kirjo on laaja ja esitys tulee edustaja heinonen otti asian mikä on ympäristöministeriössä työn alla ja moni muukin viittasi tähän kaivoskysymykseen nuo kaivoksilta kerätyt maksut eivät todellakaan ole olleet riittäviä jos jälkiä joudutaan hoitamaan ja tätä valmistellaan miten saataisiin tilanne

puhemies edustaja meri puhui maa ainesluvasta ja kaivoslaista ristiin ja kun ministeri ei tätä maa aineslupaa tässä ottanut esille niin kunnalle tulee jokaisesta maa ainesluvasta tuloja samoin tulee valvonnasta ja jokaisesta otetusta kuutiosta eli kaivoslaki on ihan eri siinä on erilaiset

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan jolle liikenne ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa puhemies kyseessä on maankäyttö ja rakennuslain muuttaminen pieniltä mutta toisaalta olennaisilta osin tässä ehdotetaan muutettavaksi maankäyttö ja rakennuslain rakennusta kerrosalaa ja rakennuksen edellytyksiä asemakaava alueella koskevia säädöksiä lakiin lisätään myös asuin majoitus ja työtiloja sekä kokoontumistiloja koskevat säännökset sekä valtuutus antaa ympäristöministeriön asetuksella sitten tarkempia säännöksiä osittain tässä on siis kyse siitä että aiemmin asetuksessa olleita

kaavassa ehdotettu määrä eli tässä on oikeastaan se paras sisältö osaltaan tässä myös sitten selkeytetään asuinrakennusten ja rakennuspaikan suunnittelun vaatimuksia ja asumiseen tarkoitettujen tilojen vaatimuksia mikä sitten yhtenäistää toivottavasti viranomaistoimintaa ja lisää viranomaisten toiminnan ennakoitavuutta ja lisäksi tarkennetaan rajoituksia suhteessa esteettömyyteen ja paloturvallisuuteen nimenomaan norminpurkunäkökulmasta mutta tämä että väestönsuojat tai paksut väliseinät tai kuilut hormit ja tämänkaltaiset rakenteet eivät syö jatkossa rakennusoikeutta on tämän esityksen paras puoli

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat hyvät kuulijat ministeri tiilikaiselle täytyy antaa tunnustusta kyllä siitä että hän on ympäristöstä asumisesta ja rakentamisesta vastaavana ministerinä ollut kyllä poikkeuksellisen aikaansaava hallitusohjelmaneuvotteluissa tämä kokonaisuus oli oli vahvasti esillä ja silloin nimenomaan etsittiin keinoja siihen millä tavalla voisimme löytää järkeviä toimia rakentamisen sujuvoittamiseksi helpottamiseksi kustannusten hillitsemiseksi ja sitä kautta myös asumisen kustannusten hillitsemiseksi edustaja vanhanen veti tätä osuutta hallitusneuvotteluissa ja ja tätä kokonaisuutta ministeri tiilikainen on määrätietoisesti vienyt eteenpäin en edes muista monesko kerta on nyt kun tämä maankäyttö ja rakennuslaki on jo jo täällä joltain osin avoinna eli näitä toimenpiteitä on tehty useampia tänään käsittelyssä on siis esitys jolla helpotetaan muun muassa väestönsuojien ja taloteknisten järjestelmien rakentamista ja ja edistetään myös ääneneristävyysratkaisuja ja myös matkapuhelinten kuuluvuutta sisätiloissa tämä matkaviestinten sisätilakuuluvuushan nousi varsin laajasti esille kun eduskunnassa tuolla väistötiloissa käsittelimme niin sanottua nollarakentamista jonka myötä on tullut niitä ongelmia että matkaviestimet eivät olekaan enää kuuluneet kunnolla nyt tässä esityksessä näihin ongelmiin vastataan ja ja todetaan muun muassa että teleoperaattoreiden toimiluvissa edellytetään että operaattori toteuttaa peittovaatimuksen siten että peittoalueelle varmistetaan myös kohtuullinen sisätilapeitto kohtuullisella sisätilapeitolla tarkoitetaan toimiluvan ehdoissa tässä ei ole edustaja zyskowicz torkkupeitoista nyt kyse vaan vaan sisätilapeitosta sitä että televerkkopalvelut ovat ilman käyttäjille aiheutuvia lisäkustannuksia saatavilla vakituisessa asunnossa tai yrityksen toimipisteessä tavanomaisessa käyttöympäristössä on hyvä että tämä asia on nyt välittömästi tämän eduskunnan keskustelun myötä tuotu tuotu hallituksen esityksenä tänne

mahdollistetaan rakennusoikeuden ylittäminen väestönsuojien ja taloteknisten järjestelmien osalta tämä esitys tulee suoraan tuolta tavoitepapereista joissa olemme yhtenä tavoitteena pitäneet sitä että voisimme jatkossa rakentaa vähemmän väestönsuojia on ollut jopa tavoite että väestönsuojien rakentamisesta olisi voitu luopua kokonaan mutta kun siihen ei ole nyt ollut tahtotilaa ja voi olla että tämä pieni pohdinnan hetki on tässä paikallaan silloin on järkevää tehdä tämäntyyppisiä muutoksia missä ei kuluteta turhalla tavalla rakennusoikeutta rakennusoikeudesta voidaan siten käyttää siis entistä suurempi osa huonealaan ja muutosten myötä rakennettavaksi sallitun kerrosalan voisi jatkossa ylittää väestönsuojan osalta osa meidän kunnista on tätä jo

näidenkään uudistusten eteenpäinvieminen ei tule jäämään kokoomuksesta kiinni

arvoisa herra puhemies tämä laki on varsin erikoinen laki tämä on vähän niin kuin semmoinen noottilaki että olemme saaneet kehotuksia useaan otteeseen tiettyjen asioiden korjaamiseen tässä erityistä huomiota kiinnittää huomiota kiinnittää se että kun tämän hallituksen norminpurkutalkoot ovat lähteneet siitä että sujuvoitetaan erilaista sääntelyä niin nyt sitten ne asiat joita hallitus on halunnut on halunnut sujuvoittaa eu direktiivi haluaa kiristää tämä kertoo sen että se lukee täällä tekstissä edustaja sen voi täältä lukea hyvin se on hallitusohjelmakappaleessa todetaan tämä sama asia todetaan että suomella ei ole tässä sääntelyvaltaa vaan direktiivi ikään kuin on tiukka tässä ja vaatii meitä nyt muuttamaan omaa omaa toteutustamme sitten tämä luettelo joka tässä on näistä ulkopuolelle jäävistä on hyvä että edelleen nämä uskonnolliset rakennukset täällä hyväksytään sen piiriin että niitä ei tarvitse erikseen tässä olla energiatehokkuuden piiriin tuomassa koska se olisi varsin kallis asia

arvoisa puhemies edustaja laukkanen saattoi puhua seuraavasta asiasta mutta tämän hallituksen esityksen osalta ministeri tiilikainen hyvin avasikin mistä on kysymys tämä on tämä että rakennusoikeuksia kun lasketaan niin väestönsuojia ja näitä seinäpaksuuksia ei oteta jatkossa samalla lailla huomioon tämähän on sinänsä erinomainen asia vaikka tämä nyt ei vaikuta väestönsuojan rakentamisvelvoitteisiin suoraan mutta voi sanoa että erittäin hyvä kuitenkin että jollakin tavalla voidaan helpottaa ja toteuttaa samalla sitä hallitusohjelman kirjausta jossa nimenomaan käynnistetään norminpurkutalkoot tämän rakentamisenkin osalta byrokratian keventämiseksi ja siellä hallitusohjelmassa nimenomaan viitataan että nimenomaan väestönsuojien ja pysäköintipaikkojen rakentamisen osalta mitä monesti tulee esiin tämän väestönsuojan osalta niin erityisesti voi sanoa että elinkeinonharjoittajat ja yrittäjät ovat yhteydessä ja kokevat haastavaksi sen että kun liiketoiminta kasvaa ja lähdetään tuotannollista rakennusta tehdasta laajentamaan niin silloin kun neliöt kasvavat riittävän isoiksi tulee väestönsuojan rakentamisvelvoite tavallaan samassa kasvuvauhdissa kun lasketaan tiukkaan minkä verran on varaa käyttää siihen laajentamisen ja uuden yritystoiminnan tarvitseman tehtaan tai muun tuotannollisen yksikön rakentamiseen joudutaan sitten laskemaan siihen päälle kustannukset siihenkin että pitää vielä kaiken tuotannollisen toiminnan vaatimien vaatimien neliöiden lisäksi rakentaa väestönsuojaa itse ainakin ajattelisin niin että olisi hyvä jos voitaisiin jatkossa vähän miettiä vielä tätä sisällöllistä puolta voitaisiinko niitä rakentamisvelvoitteitakin vähän tarkistella ymmärrän sen että väestönsuojiakin tarvitaan mutta mutta tässä ehkä on haettava semmoista järkevää kompromissia kaiken kaikkiaan tämä esitys on erittäin hyvä ja kannatettava

arvoisa puhemies kyseessä on jälleen yksi hyvä sujuvampaa sääntelyä ja norminpurkua edistävä hallituksen esitys tällä kertaa kyseessä on siis maankäyttö ja rakennuslain muutos jolla muun muassa selkeytetään rakentamisen määräyksiä rakentamismääräyskokoelmaa uusimalla käytännössä rakentamista koskevien säännösten määrä siis laskee lisäksi parannetaan väestönsuojia koskevia asetuksia sekä tarkennetaan korjaamisen ja laajentamisen käsitteitä esityksessä myös toteutetaan runsas vuosi sitten eduskunnan antama lausuma matkaviestinten kuulumisesta kriisitilanteissa nämä kaikki ovat tervetulleita uudistuksia ja siitä suuri kiitos ministerille rakennushankkeiden kannattavuuden parantuminen rakennusoikeuden lisääntymisen myötä saattaa myös jossain määrin edistää rakennushankkeiden käynnistymistä etenkin korkeiden rakennuskustannusten alueilla on kuitenkin paikallaan myöntää se että isossa mittakaavassa tämä ei kuitenkaan riitä jos tavoitteena on oikeasti alentaa rakentamisen ja asumisen hintaa siihen tarvittaisiin isompia uudistuksia hyvä työlista löytyy muun muassa kokoomuksen eduskuntaryhmän keväällä julkaisemasta maankäyttö ja asuntopoliittisesta raportista kaavoituksen muuttaminen rullaavaksi malpe sopimusten yleistyminen yhden luukun periaatteen vahvistaminen ja sitovien määräaikojen asettaminen kaavoitukselle ovat ehdotuksia jotka kannattaa ottaa huomioon parasta aikaa liikkeellä olevassa maankäyttö ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa

mietteitä tämän sinällään hyvän hallituksen esityksen valiokuntakäsittelylle asuminen on tällä hetkellä meille suomalaisille liian kallista ja näillä hankkeilla tätä hintaa saadaan onneksi hieman alennettua

puhemies tällä hallituksen esityksellä selkeytetään asuinrakennusten ja rakennuspaikan suunnittelun vaatimuksia sillä myös selkeytetään asumiseen tarkoitettujen tilojen vaatimuksia väestönsuojien rakentamista koskeva kevennys on askel muiden pohjoismaiden suuntaan lähes heidän linjalleen tällä hallituksen esityksellä ei vaikuteta väestönsuojien rakentamisvelvoitteeseen itse kylläkin jo lähtisin myöskin keventämään sitä mutta hallituksen esityksellä kevennetään väestönsuojien rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia ja byrokratiaakin se on erittäin hyvä asia koska nyt se väestönsuojan osuus pystytään laskemaan rakennusoikeuteen rakennusoikeuteen elikkä väestönsuoja ei vähennä rakennusoikeutta tällä todennäköisesti saadaan kerrostaloon esimerkiksi vaikkapa yksi asunto lisää kun väestönsuojien ja talotekniikan hormien elikkä kuilujen edellyttämiä tiloja lasketaan rakennusoikeuteen se siis lisää huoneistoalaa ja myöskin parantaa hankkeiden kannattavuutta ja varmaan myöskin kannustaa yrityksiä yhä enemmän rakentamaan asuintaloja itse lämpimästi kyllä kannattaisin sitä että väestönsuojien rakentamisessa mentäisiin yhä enemmän yhteisväestönsuojiin elikkä rakennettaisiin isoja väestönsuojia pikemminkin kuin nykyään rakennetaan yksittäisiä erillisiä väestönsuojia nimenomaan talokohtaisia väestönsuojia sillä saataisiin myöskin yhteiskunnallisesti enemmän hyötyä itse näkisin asian näin sitten taas tuo että kun

huoneistoja jakavat väliseinät ylittävät kaksisataa milliä sitä ei lasketa enää rakennusoikeuteen on omasta mielestäni hyvä asia tällä myöskin parannetaan ääneneristävyyttä taloissa

arvoisa puhemies asuntopula ja asuntojen korkeat hinnat ovat etenkin täällä pääkaupunkiseudulla jo iso ongelma syitä on tietenkin monia mutta yksi tekijä ovat juuri tänään käsittelyssä olevat väestönsuojat ne lisäävät rakentamisen kustannuksia ja sen takia on hyvä pohtia keinoja joilla niiden rakentamisvelvoitteita voidaan keventää tässä lakiesityksessä meillä on käsillä juuri sellainen se joustavoittaa asuntorakentamista juuri väestönsuojien rakentamisen osalta siltä osin milloin väestönsuojat luetaan huoneistoalaan ja milloin ei väestönsuojien rakentamisessa ei tietenkään pidä mennä myöskään toiseen ääripäähän koska maailmanpoliittinen tilanne voi muuttua nopeastikin ja silloin pitää muistaa että väestönsuojat ovat keskeinen osa kriisivalmiuttamme kriisivalmiuttamme tällä hetkellähän meillä on väestönsuojien kattavuuden osalta tilanne suomessa kansainvälisesti vertaillen erinomainen vain muissa pohjoismaissa ja sveitsissä päästään edes lähelle tällaisia kattavuuslukuja toki voidaan tehdä paljon muutakin normien purun osalta asuntojen hintojen ja asuntojen saatavuuden osalta ja iso osahan niistä on kuntien hallinnassa muun muassa parkkipaikkarakentaminen tonttivaranto ja niin edelleen mutta moni asia on myöskin sellainen mitä voidaan valtion toimesta lainsäädännöllä säännellä kysyisin nyt ministeriltä mitä muita rakentamismääräykseen liittyvää on tulossa ja onko esimerkiksi luvitukselle tulossa sitovia määräaikoja lainsäätäjän toimesta

arvoisa herra puhemies tämä on todella hallituksen sarjaa normien purku ja tällä väljennetään hyvällä tavalla mahdollisuutta rakentaa otan esiin kolme kohtaa tästä hallituksen esityksestä ensinnäkin toimisto ja liiketilojen muuttaminen asunnoiksi on erittäin tarpeellinen muutos

väestönsuojien rakentamiseen liittyvä kustannustenlasku ja myös hallinnollisen taakan keventäminen on erittäin tärkeä asia juuri kuten tuossa edustaja kauma totesi täällä pääkaupunkiseudulla erityisesti vielä kolmas huomio josta olen erityisen iloinen tämä ehdotus mahdollistaa painovoimaisen ilmanvaihdon paremman toteuttamisen ja silloin samalla onnistuu puurakentaminen aivan erilaisella tavalla kuin aikaisemmin tämä mahdollistaa riittävän väljät kuilut ja riittävän määrän hormeja ja sitä kautta sitten todella painovoimainen ilmanvaihto ja perinteinen puurakentaminen on mahdollista

arvoisa puhemies maankäyttö ja rakennuslakiin on viime aikoina niin kuin tässä todettiin tehty monta muutosta mutta tämä on erityisen odotettu ja hyvä itsekin rakennusvalvontatyössä pitkään olleena muistan että näistä kuiluista ja ja ulkoseinäpaksuuksista ja ja väestönsuojista on aina keskusteltu ja laskentatapa on aina aiheuttanut ongelmia tämä on todella hyvä muutos vaikka väestönsuoja harvoin lasketaan nykyäänkään rakennusoikeuteen koska kyllä se sijaitsee kellarissa jolloin se ei kuulu kerrosalaan laskettavaan tilaan mutta huvittavinta tietysti tämän koon suhteen on että väestönsuoja jos se on rakennettu niin että se on kerrosalaan ja rakennusoikeuteen kuuluva itsessään lisää myöskin sitä väestönsuojakokoa mikä on aika huvittava eli tätäkin säännöstä voisi vielä parantaa kiitos

arvoisa herra puhemies yksi tärkeä asia jonka jonka unohdin tuossa omassa puheenvuorossani on tämä väliseinäkysymys mikä itse asiassa on tässä esillä ja vaikka edustaja zyskowicz tuossa vieressä oli vähän huolestunut kun jo niin kovasti keskustalaista asuntoministeriä kehuin niin kehun vielä tästäkin asiasta tämä nousi esille kun valtiovarainvaliokunnan asunto ja ympäristöjaoston kanssa vierailimme esimerkiksi viimeksi vantaalla tutustuimme siellä puurakentamiseen ja puukerrostaloihin ja esille nousi nimenomaan tämä väliseinäkysymys missä ongelmaksi muodostui se että

ei enää määritelläkään seinän paksuuden mukaan se tuo puurakentamista ja myös muita materiaaleja kuin betonia oikealla tavalla niin sanotusti kilpailuneutraalisti samalle viivalle ja toivottavasti osaltaan avaa myös uusia mahdollisuuksia puurakentamiselle tämän asian lisäksi jonka edustaja kosonen äsken edellä ilmanvaihdon osalta esille nosti

minkä verran erilaista ääntä saa mennä läpi tietystä materiaalista esimerkiksi lattiassa testaukset ovat tällä hetkellä sellaisia että nekin tukevat erityisesti betonirakentamista ja ovat puun kannalta heikkoja laittavat puun ainakin heikompaan heikompaan asemaan vaikka tuollainen normaali elämisen ääni pystyttäisiinkin pois ottamaan niin tietynlainen testi tapahtuiko se nyt kuulan vai minkä minkä avulla jolla se jolla se tehtiin asetti puurakenteet huomattavasti huonompaan asemaan kuin kuin betoni mutta hieno asia että tätä tietynlaista neutraliteettia näiden rakennusmateriaalien rinnalla lisätään että betoni ei enää ole ainoa mistä taloja

arvoisa herra puhemies olin tässä äsken hieman aikaani edellä niin kuin näyttää tuossa aikaisemmassakin asiassa edustaja östman oli aikaansa edellä niin näin sitten nyt meni kun täällä on nyt paljon kehuttu tätä esitystä niin yhden näkökulman nostan vielä tämä nyt käsillä oleva esitys tuo valtavia säästöjä julkiseen rakentamiseen

kun esimerkiksi suurissa kaupungeissa ja taajama taajama alueella on jo väestönsuojatiloja runsaasti ja kouluja rakennetaan sinne hyvien yhteyksien varrelle niin tämä helpottaa sitä tilannetta ja tuo ihan merkittäviä säästöjä

arvoisa puhemies on hyvä huomata että täällä kun on käytetty puheenvuoroja voi sanoa että yleinen mielipide on se että tätä hallituksen esitystä ja ja sen sisältöä pidetään erittäin hyvänä kun edustaja kauma tuossa edellä totesi että suomi on poikkeuksellisenkin hyvin hoitanut

kattavuuden osalta niin tämähän pitää pitää paikkansa tässäkin mielessä on helppo tukea sitä ajatusta minkä edustaja torniainen täällä nosti esille että voisi olla hyvä että tulevaisuudessa voitaisiin enemmän siirtyä siihen että rakennettaisiin niitä yleisiä väestönsuojia meillähän on niitäkin aika paljon ja niitä tiloja jotka kävisivät tähän käyttöön toivoisinkin ja voisi melkein kysyä ministeri tiilikaiselta kun minulla on semmoinen käsitys että olette omalta osaltanne pyrkinyt kyllä edistämään tämänsuuntaista kehitystä että vielä voitaisiin ottaa askel tavallaan eteenpäin tässä väestönsuojarakentamisessa ja ja tuoda samalla rakentamisen kustannuksia alaspäin koska me koko ajan kärsimme erityisesti pääkaupunkiseudulla siitä että asumisen kustannukset tahtovat nousta ja ja vievät liian suuren osan ihmisten tuloista niin että se haittaa työllistymistä ja ihmisten toimeentuloakin haluaisin kysyä ministeriltä olisiko tässä kysymyksessä mahdollisuutta vielä liikkua

arvoisa puhemies tässä tosiaan on nyt käynyt ilmi että kaikki aika lailla kannattavat tätä hallituksen esitystä tämä on luonteeltaan kuitenkin tällainen lainsäädäntöä selkeyttävä esitys pikemmin kuin mitään mullistavaa uutta tuova

tämän esityksen taloudelliset vaikutukset ovat kuitenkin sitten vähäiset tai tai pienet elleivät jopa olemattomat sitä pitäisi varmaan tarkemmin tarkistaa sitä miettimään arvoisa puhemies että kun ollaan käyty jatkuvasti keskustelua hallituksen johdolla tästä norminpurusta niin haluaisin kuulla ministeriltä että eikö tämä ole sellainen esitys jonka yhteydessä olisi ollut nimenomaan ehkä jotain normia purettavana sieltä rakennuspuolelta tai kuten edustaja lohi tuossa viittasi jotain ehkä hieman kunnianhimoisempaakin ollut mahdollista esittää

fakta on se että kyllä meillä on paljon normeja jotka tietyllä lailla nostavat meidän rakentamisen hintaa ja ehkä kolme suurinta kuitenkin parkkipaikoitus esteettömyys ja ja nämä väestönsuojat joista edustaja lohikin puhui tämä on mielenkiintoinen yhtälö siinä mielessä että että kuitenkin sadantuhannen euron asunnon voisi saada periaatteessa seitsemälläkymmenellätuhannellakin jos jos me oikeasti tekisimme tätä norminpurkua että mikä se kunnianhimon taso ja ehkä kyselisin samaa asiaa näistä väestönsuojista nyt kun tässä tuli puheeksi että että voitaisiinko jopa nostaa sitä kunnianhimoa tässä väestönsuojakysymyksessä
ministeri tiilikainen kaksi minuuttia
arvoisa puhemies kiitos kannustavasta palautteesta sitäkin on mukava kuunnella tässä tulivat aika hyvin nämä asiat mitä on yritetty lainsäädännöllä ratkoa esille joitain kysymyksiä nousi lähinnä se olisiko voitu tehdä enemmän tämän kyseisen lain yhteydessä aina varmasti voidaan uudistuksia niputtaa mutta kun esimerkiksi edustaja kauma kysyi tästä sujuvoittamisesta niin rakennusmääräyskokoelma on kokonaisuudessaan uusinnan alla meillä on sieltä esimerkkejä niistä osista jotka on jo tehty että asetusten määrää on tiputettu neljäsosaan aiemmasta neljänkymmenen sijaan kymmeneen viiva yhteentoista on pystytty pistämään asiat ja tämä on edelleen jatkuva kuten tiedätte rakennusmääräyskokoelma on huikean mittava ja sitä tehdään jatkuvasti samaten tuo maankäyttö ja rakennuslain kokonaisuudistus jatkaa siitä mihin tähän saakka on ehditty kaavoituksen nopeuttaminen sitä on tehty jo monessa esityksessä samaten esimerkiksi tätä edustaja kososen esille ottamaa käyttötarkoituksen muutosta jossa toimistotiloja voidaan muuttaa asuinrakennuksiksi jos kaupunki haluaa käytännössä nyt kaikki lainsäädäntöesteet on purettu se on kaupunkien päätöksenteon käsissä oli erittäin hyvä että nousi tämä väestönsuojakysymys laveammin laveammin tässä todellakin nyt oikeastaan vain hieman alennetaan niitä kustannuksia mutta tämä on se mitä ympäristöministeriön puolella voidaan väestönsuojakysymyksissä tehdä sisäministeriön puolella voidaan tehdä enemmän ja hallitus aikoo tehdä näin ne mahdollisuudet ovat senkaltaiset että nostetaan tuota neliömetrirajaa minkä kokoisille rakennuksille vaaditaan väestönsuoja ja toinen mahdollisuus on täälläkin edustajien esille ottama yhteisten väestönsuojien käyttö ja myös sitä selvitetään että millä edellytyksillä ja minkäkaltaisilla välimatkoilla voitaisiin näihin yhteisiin väestönsuojiin tukeutua sisäministeriössä on tätä koskeva työryhmä jonka määräaika on tämän vuoden loppuun ja toivon todella että sieltä saadaan sitten huomattavasti tuhdimmat esitykset tämän väestönsuoja asian eteenpäinviemiseksi mutta se on todella toisen ministeriön vastuulla edelleen asia mikä varmasti sujuvoittaa esimerkiksi korjausrakentamista täydennysrakentamista ja mahdollistaa peruskorjauskohteissa lisää rakennusoikeuden käyttöä tai enemmän vaikkapa asuntoja kyseiselle tontille on tämä asunto osakeyhtiölain muutos missä hallitusohjelmassa tavoitellaan sitä että tästä yksimielisyysvaatimuksesta luovutaan ja tämä on puolestaan oikeusministeriön valmistelussa oleva asia toivon että myös siinä edetään ripeästi

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan

arvoisa puhemies nyt kaikki aikaansa edellä olevat edustajat voivat keskittyä nimittäin nyt on hallituksen esitys kahdeksankymmentäkuusi mistä jo äsken kuultiin ansiokas puheenvuoro energiatodistuksesta on puhuttu eduskunnassa vuosien aikana paljon nyt tässä hallituksen esityksessä

tuota energiatodistusvelvoitetta koskevaa poikkeusluetteloa ehdotetaan muutettavaksi siten että jälleen kaksi eu direktiivin vaatimaa rakennustyyppiä energiatodistusmenettelyn piiriin tässä kohtaa kyse on yllätys yllätys väestönsuojista ja kasvihuoneista suomihan on saanut virallisia huomautuksia näistä energiatodistusasioista kauan ja kun joskus aina mietitään onko suomi nyt se ensimmäisenä eu säädöksiä toimeenpaneva maa niin voin teitä lohduttaa hyvät edustajat että tässä energiatodistusasiassa kaksikymmentäviisi jäsenmaata on ollut meitä ripeämpiä että slovakian kanssa olemme nyt vihonviimeisiä jotka ovat näitä viimeisiä säädöksiä toteuttamassa no mitä tämä tarkoittaa käytännössä tähänkin saakka väestönsuojissa on tuo tuo energiatodistus edellytetty silloin kun ne ovat osa sitä olemassa olevaa rakennusta eli tämä nyt tuo energiatodistuksen piiriin sellaiset väestönsuojat jotka ovat erillisiä lämmitettyjä rakennuksia ja pinta alaltaan yli viisikymmentä neliömetriä niin kuin tuo perusjuttu kuuluu no sitten tuo toinen asia eli kasvihuoneet niin kyllä nyt kasvihuoneet mainitaan sitten täällä luettelossa niin kuin eu lainsäädäntö edellyttää mutta käytännössä energiatodistusvelvoitteita ei tarvitse kasvihuoneisiin ulottaa koska kasvihuoneet voidaan rinnastaa myös teollisuusrakennuksiin lisäksi kasvihuoneita koskee vapaaehtoinen energiatehokkuussopimuskäytäntö minkä ansiosta energiatehokkuusvelvoitteet tulee hoidettua ilman uuttakin säädäntöä mutta nyt sana kasvihuone on sitten mainittu laissa ja siltäkin osin toimeenpantu tätä direktiiviä

käytin jo niin loistavan puheenvuoron tästä että en enää sitä pilaa jatkopuheilla

arvoisa herra puhemies hallituksen keskeisiin tavoitteisiin on kuulunut kansalaisia kurittavan turhan byrokratian ja normien purkaminen valitettavasti pakkobyrokraattinen euroopan unioni tuntuu olevan kuitenkin jälleen kerran jarruna tässäkin asiassa tällä kertaa eun komissio on päätynyt kaikessa viisaudessaan siihen ettei suomi noudata energiatodistuksesta annettua direktiiviä tarpeeksi orjallisesti vaan sallii muka liikaa poikkeuksia tämän vuoksi käsittelemme nyt siis hallituksen esitystä jolla on tarkoitus muun muassa lisätä väestönsuojat ja kasvihuoneet energiatodistusmenettelyn piiriin samalla hallitus esittää terminologian muutoksia joilla tavoitellaan energiatodistusten parempaa ymmärrettävyyttä valitettavasti tämä on kuitenkin riittämätön toimenpide mikäli hallituksen aito tarkoitus on purkaa turhaa byrokratiaa energiatehokas rakentaminen ja rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ovat sinänsä kannatettavia ympäristönsuojelullisesta näkökulmasta mutta tällä hetkellä energiatodistus ei palvele tarkoitustaan vaan tuntuu ennemmin olevan välttämätön paha joka kuluttajan on hankittava uudesta tai myytävästä kohteesta energiatodistuksessa tulisi korostaa todellista kulutusta ei niinkään laskennallisia arvioita arvoisa puhemies perussuomalaiset jättivät vastalauseen energiatodistuslain käsittelyn yhteydessä vuonna kaksituhattakaksitoista perustellen sitä kalliina ja byrokraattisena muutoksena joka rankaisee kansalaisia asettaa heidät epätasa arvoiseen asemaan energiamuotokertoimen kautta nyt viisi vuotta myöhemmin kokemukset energiatodistuksesta ovat hyvin ristiriitaisia ja se on osoittautunut osoittautunut juuri sellaiseksi millaiseksi me perussuomalaiset sitä kuvasimme välttämättömäksi pahaksi joka kurittaa kansalaisia

arvoisa puhemies niin kuin edustaja immonen äsken totesi etua pitäisi valvoa ajoissa ja on parempi olla etukäteen viisas kuin jälkikäteen viisas nyt me olemme sitten jälkikäteen viisaita ja käsittelemme taas energiatodistusasioita edellisen kerran kun asiasta keskusteltiin oli kysymys siitä että viidenkymmenen neliön ja suuremmat autotallit autotallit menisivät energiatodistuksen alaisuuteen silloin sosiaalidemokraatit joita nyt ei tällä hetkellä ole salissa no nyt on ilmestynyt yksi olivat huolissaan että että heidän suuret autotallinsa menisivät energiatodistuksen alaisuuteen rikkailla on rikkaiden murheet ole kysymys autotalleista vaan nyt puhutaan kasvihuoneista ja väestönsuojista ja siitä että euroopan unionin komissio on tyytymätön kansalliseen lainsäädäntöömme näiden osalta nyt me joudumme siis tarkastelemaan oman lainsäädäntömme puhtaasti eun tulkintojen johdosta näyttää siltä että näkökulmastamme tämä eun ja ongelman sijainti on tälläkin kertaa taas se sama soisinkin että kansalaiset laajemmin seuraisivat näitä keskusteluitamme minkälaisten asioiden kanssa me täällä painimme ja mihin kaikkeen eu meidän käytännön elämässämme puuttuukin

arvoisa puhemies paitsi että tässä nyt joudutaan direktiivin täytäntöönpanoa vähän meillä säätämään ja tarkentamaan niin taustalla on myös kansa laisaloite joka liittyy energiatodistukseen sen käsittelyn yhteydessähän eduskunta hyväksyi tällaisen lausuman eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy kiireellisesti toimenpiteisiin pientalojen energiatodistuksen sisällölliseksi muuttamiseksi helpommin ymmärrettäväksi poistaen energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat täällä jo käytettiin puheenvuoro näistä kertoimista jotka kieltämättä ovat hieman haastavia eivätkä aina kerro tavalliselle kansalaisellekaan todellisuutta voisi oikeastaan todeta niinkin että

nämä kertoimet ovat tehneet sähkölämmitteisistä pientaloista aika lailla voisi sanoa kirosanan sitäkin voi jos nyt vähän keventäen ihmetellä että että samaan aikaan kun sähkölämmityksestä on tullut kai energiapolitiikassa kaiken pahan alku ja juuri niin sähköautot ovat sitten pelastamassa maailmaa tätä ei moni kansalainen maalaisjärjellä ymmärrä miten voi olla että jos se sähkö laitetaan siihen autoon niin se onkin pelastava sähkö ja sitten kun se pannaan talon lämmitykseen niin sitten se onkin aivan kamala juttu minusta sähkön ympäristöystävällisyyshän riippuu pitkälti siitä miten se sähkö tuotetaan jos se tuotetaan hiilidioksidivapaasti ja fiksulla tavalla niin sähköhän on parasta energiaa se on älykkäin energiamuoto silloin kun me lähdemme vaikkapa asumisessa säästämään energiakustannuksia niin sähkön kulutushan nousee koska kaikki automaatio älykäs lämmön ilmastoinnin ja muun säätö talotekniikan säätö vaatii nimenomaan sähköä

arvoisa puhemies tällä lakiesityksellä tosiaan toteutetaan eusta meille tulevia määräyksiä tuomalla kasvihuoneet väestönsuojat ja eräät muut rakennukset energiatodistuksen piiriin joten tämä muutoshan nyt lienee pakon sanelema eun sanelema valitettavasti tosiaan tämä energiatodistusten laadintatapa ei ole kaikella tapaa täysin toimiva eikä sitä tälläkään lakiesityksellä korjata kuten muun muassa edustaja immonen jo äsken hyvin esille energiatodistusten laadintavelvoite on peräisin eusta mutta siihen sisältyy kuitenkin kansallisia mahdollisuuksia järjestää tai toteuttaa tämä järjestelmä parlamentin haluamalla tavalla suomessa energiatodistukset perustuvat pitkälti laskennalliseen menettelyyn jossa kulutuslukemaa painotetaan energiamuodoille määritellyillä hallinnollisilla kertoimilla kansalaisten ja asukkaiden näkökulmasta menettelytapa on kuitenkin varsin kyseenalainen mikä on mielestäni omiaan vähentämään energiatodistusjärjestelmää kohtaan tunnettua luottamusta se johtuu pitkälti siitä että laskennallisen ja todellisen kulutuksen välinen ero voi olla erittäin suuri eikä esimerkiksi ota huomioon sähkön tuottamistapaa mikäli kyseessä on sähkölämmitteinen talo varsinkin sähkölämmitteisissä rakennuksissa näihin satoja euroja maksaviin todistuksiin suhtaudutaan erittäin suurella ihmetyksellä sen takia että niissä asujille määritetään korkea e luku sähkön kerroin on tosiaan viidestä käytössä olevasta kertoimesta korkein ja kyseenalaista on myös se onko kaikissa talokaupoissa lainkaan hyödynnetty energiatodistuksia kun niiden ostajalle todellisuudessa tuleva hyöty on varsin teoreettinen käytännössähän ostajia kiinnostaa talon todellinen sähkön ja lämpöenergian kulutus ei energiatodistukseen merkitty laskennallinen kulutuslukema

arvoisa puhemies alun perin energiatehokkuusdirektiivin tavoitteena oli parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja siten vähentää hiilidioksidipäästöjä viidenneksellä koko eun alueella tämä tavoite varmaan on edelleen olemassa mutta ensimmäinen

annettu laki kertoi tavalliselle ihmiselle kansalaiselle rakennuksen energiankulutuksen ja tehokkuuden olinpaikasta riippumatta kun

annettiin uusi laki kaksituhattakolmetoista tulivat mukaan muotokertoimet tästä seurasi että menetettiin se vertailtavuus ja tavallinen kansalainen ei enää pysty sanomaan siitä todistuksesta oikeastaan mitään

romutettiin tämä asia ja sitten ruvettiin puhumaan tästä poliittisesta ohjauksesta eli

energiamuotojen käyttöä suomessakin tämä on valitettavaa mutta tämä johtuu kuitenkin eun mukanaan tuomasta direktiivistä ja siitä tässäkin lakimuutoksessa on kysymys päätökset tämänkin asian suhteen on tehty jo kauan sitten eli ei tässä paljon vaihtoehtoja ole ja jälkiviisaus nyt ei auta tässä asiassa kyllä yhtään

arvoisa herra puhemies se että tämä hallituksen esitys on meillä täällä eduskunnassa nyt käsittelyssä johtuu siitä että euroopan komissio on antanut suomelle virallisen huomautuksen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanosta voin voin sanoa että kiitos hallitukselle siitä että me emme ole olleet nyt nimenomaan näissä asioissa etujoukoissa toimeenpanemassa näitä direktiivejä täytäntöön tämä vaikuttaa nyt sitten käytännön elämään niin itse uskon että kovin paljon tämä ei tule lisäämään niitä energiatodistuksien laatimisia tästä eteenpäin koska meillä ovat tällä hetkellä nimenomaan nämä väestönsuojat hyvinkin jo energiatodistuksen piirissä koska ne ovat hyvin pitkälle sellaisissa rakennuksissa tällä hetkellä samoin myöskään kuten ministeri tiilikainen otti esille energiatodistusvelvoitteet eivät kuitenkaan käytännössä koskisi kasvihuoneita sillä kasvihuoneet voidaan tällä hetkellä rinnastaa teollisuusrakennuksiin mitä tulee itse energiatodistukseen niin kyllä itse olen myöskin samaa mieltä siitä että energiatodistuksen

tulisi olla nimenomaan selvitys todellisista kustannuksista ja siitä mistä ne aiheutuvat ei pelkästään laskennallisista kustannuksista energiatodistuksen tulee myöskin olla selkeä käyttäjille ei monimutkainen monisivuinen paperi vaan sen tulee olla hyvin yksinkertainen ja siitä tulee käydä selvästi ilmi se mitä rakennus kuluttaa ja mistä mistä se muodostuu siitä tulisi olla myöskin hyötyä ihmisille tällä hetkellä ihmiset pitävät sitä energiatodistusta lähes hyödyttömänä paperina jonka he vain saavat käteensä ja josta he eivät saa käytännön hyötyä

arvoisa puhemies laki on nyt tuomassa väestönsuojat tosiaan mukaan energiatodistusmenettelyn piiriin mutta se joka on ostamassa väestönsuojaa tuskin ajattelee että mikä se energiankulutus siinä on vaan siellä on ihan muut asiat mitkä vaikuttavat että miksi se väestönsuoja pitää ostaa mutta kumminkin energiatodistuksen tosiaan pitäisi kyllä minun mielestäni ja aika monen muunkin mielestä täällä kulutukseen ei

niin ei sitä tiedetä miten se rakennusmies on sen seinärakenteen sitten loppupelissä rakentanut onko siellä eristeitä oikein joka paikassa ja miten on ilmasulut tehty tai ovatko ne purut jo laskeutuneet vanhemmissa rakennuksissa että kyllä se todellinen kulutus kertoo sen mikä se energiankulutus on ja sitä pystytään kyllä nykypäivänä aika hyvin seuraamaankin tähän sen pitäisi perustua eikä niin että se jossain pöydällä lasketaan mikä ei sitten kumminkaan vastaa todellisuutta tähän pitäisi satsata

arvoisa arvoisa puhemies kiitos edustajille kommenteista sinällään todettiin että nämä nyt tehdyt muutokset ovat pieniä ja välttämättömyyksiä olkoot ne sitten hyviä tai pahoja mutta sen verran korjaan tuota äskeistä etten anna toisesta jäsenmaasta väärää todistusta nimittäin nyt muistin väärin eli kyseessä ei ollutkaan slovakia mikä on suomen ohella viimeisenä ollut tätä toimeenpanemassa vaan tsekki ja latvia ovat meidän kavereita olleet tässä viime rintamassa tähän sähkönäkökulmaan liittyen edustaja lohi pohti ansiokkaasti että milloin se sähkö on hyvä ja milloin se on paha no sähkö on varmasti hyvä se miksi katsotaan että sähkölämmitteiset omakotitalot eivät ole välttämättä sitä parasta johtuu siitä että silloin kun on kovat pakkaset niin ikään kuin sähkölämmitteiset omakotitalot nostavat suomen sähkön huippukulutusta mikä taas aiheuttaa meille paineita tänne tuotantoon ja näin senhän ei pitäisi suoraan vaikuttaa tähän ja on itse asiassa ilo todeta että tätä sähkölämmitteisten omakotiasujien liian korkeaksi kokemaa energiamuotokerrointahan laskettiin tuntuvasti noin vuosi sitten kun edellisen kerran tätä energiatodistusasiaa muutettiin mutta kaiken kaikkiaan

ja toteutuneeseen kulutukseen nythän energiatodistuksessa kerrotaan nämä molemmat eli on erittäin hyvä ja informatiivinen juttu että siinä on paikka myös sille todennetulle kulutukselle koska niin kuin moni teistä totesi laskenta ja käytäntö voivat joskus johtaa eri tulokseen ja nyt kun molemmista saadaan informaatiota niin silloin ostaja varmasti tietää

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa puhemies hallituksen esitys ydinenergialain muuttamisesta on perusteltu ja aika mones muutosesitys mitä tähän vuonna kahdeksankymmentäseitsemän säädettyyn ydinenergialakiin on kaiken kaikkiaan tehty nythän laki on ollut voimassa kolmekymmentä vuotta ja noin kolmekymmentä muutosta siihen on myös tehty nyt käsillä oleva esitys tuo muutoksen koska euroopan unionin neuvoston ydinturvallisuusdirektiivin päivitys tuon fukushiman ydinonnettomuuden jälkeen toi tiettyjä muutostarpeita no meillä sinällään nämä muut muutostarpeet oli jo lainsäädännössä huomioitu mutta nyt nimenomaan tuo ydinlaitosten purkamista koskeva säädös on se kohta miltä osin ydinenergialakia täydennetään kaiken kaikkiaan tuo muutettu ydinturvallisuusdirektiivi korosti ydinturvallisuutta ja tietysti tavoitteena on yhtenäinen ja kaikkialla korkea ydinturvallisuuden taso suomessahan meillä tuo ydinturvallisuus on onneksi ollut erittäin korkeaa luokkaa ja suomen säteilyturvakeskus joka on perustettu jo vuonna on kansainvälisesti erittäin arvostettu ja tunnustettu asiantuntijaorganisaatio säteily ja ydinturvallisuuden alalla

suurin osa uusista euratomin vaatimuksista todellakin on jo suomen lainsäädännössä ja juuri nyt nämä laitosten purkamiseen liittyvät asiat otetaan esille myös kansallista ydinturvallisuutta koskevan itse ja vertaisarviointivelvollisuuden osalta ja ydinlaitosten määräaikaisten turvallisuusarviointien ajankohdan osalta lakia muutetaan

kun että tämä ydinlaitosten käytöstä poistamista tai purkamista koskeva säädös nyt lakiin lisätään niin suomessahan ydinlaitoksia toistaiseksi ei ole poistettu käytöstä eikä laki ole sisältänyt sääntelyä ydinlaitosten poistamisesta laki on kuitenkin tarpeen saattaa ajan tasalle jotta sääntely kattaa ydinlaitoksen elinkaaren kaikki vaiheet ja on sitten valmiina tulevaisuuden tarpeisiin myös kansainvälinen atomienergiajärjestö iaea on kiinnittänyt huomiota käytöstä poistamisen luvan puuttumiseen suomen kansallisesta säädösvaiheesta ja myös lupavaihe on tarpeen lisätä lain järjestelmään lisäksi joitain pieniä teknisiä muutoksia tähän nyt annettavaan esitykseen sisältyy mutta tässä pääasiallisin sisältö arvoisa puhemies

on vientituote saamme paljon yhteydenottoja jatkuvasti joka puolelta maailmaa viimeksi japanista että voisimmeko tulla tutustumaan suomalaiseen ydinvoimaosaamiseen onkaloon onkalo on itse asiassa jo sana mikä on tullut japanin kieleenkin ydinvoimalla tuotetaan koko maailman sähköstä noin yksitoista prosenttia ja käynnissä on jotakuinkin neljäsataa reaktoria eniten ydinvoimalayksiköitä on yhdysvalloissa ja ranskassa suomessa ydinenergialla on tuotettu vuonna kuusitoista noin prosenttia kaikesta sähköstä mikä vastaa noin kolmasosaa kaikesta kulutetusta sähköstä kuten ministeri totesi ydinenergialain muutoksella pannaan täytäntöön eu neuvoston ydinturvallisuusdirektiivin täydennys jonka neuvosto on antanut vuonna kaksituhattaneljätoista lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös säännökset ydinlaitosten käytöstä poistamisen luvasta miksi tämä sitten tehdään ydinturvallisuusdirektiivi tähtää yhtenäiseen ja korkeaan ydinturvallisuuden tasoon koko euroopan unionissa muutetussa direktiivissä korostetaan ydinturvallisuuden ja yhtenäisen ydinturvallisuuskehityksen merkitystä koko euroopan unionin alueella direktiivi edellyttää muun muassa laajuisten vertaisarviointien järjestämistä kaikissa jäsenvaltioissa ydinturvallisuutta koskeville erityisaiheille muutetun ydinturvallisuusdirektiivin vaatimukset sisältyvätkin pitkälle jo voimassa olevaan kansalliseen lakiin mutta eräiden direktiivien vaatimusten vuoksi lakia esitetään muutettavaksi arvoisa puhemies suomessa ydinlaitoksia ei ole toistaiseksi poistettu käytöstä eikä laki ole sisältänyt sääntelyä ydinlaitosten käytöstä poistamisen luvasta laki onkin tarpeen saattaa ajan tasalle jotta sääntely kattaa ydinlaitoksen elinkaaren vaiheet myös kansainvälinen atomienergiajärjestö iaea on kiinnittänyt huomiota käytöstä poistamisen luvan puuttumiseen suomen kansallisesta lainsäädännöstä lupavaihe on siksi tarpeen lisätä lain

arvoisa puhemies ministeri tiilikainen tämä esitys ydinenergialain muutoksista on tervetullut ja tarpeellinen erityisesti ydinturvallisuutta lupaprosessien selkeyttä ja nyt uutena siis myös ydinlaitoksen käytöstä poistamista koskien sekä ydinvoimalaitosten luvanhaltijoiden eli ydinjätehuoltovelvollisten velvollisuuksia velvollisuuksia vastuita ja tiedonantovelvollisuuttakin koskien ministeriöt ja muut viranomaiset näyttävät lausunnoissaan pitävän esitettyjä muutoksia aivan asianmukaisina kuvaavaa kuitenkin on että ydinvoimayhtiöt itse suhtautuvat osaan muutoksista kielteisesti samoin energiateollisuus ry ja elinkeinoelämän keskusliitto kumma kyllä lakiesitys on kuitenkin pääosin varsin kannatettava mutta kun nyt tämän lakiesityksen valmistelun yhteydessä on arvioitu muutostarpeita on joitakin näistä tarpeista kuitenkin jäänyt lakiesityksestä harmillisesti pois yksi aivan keskeinen on ydinturvallisuusneuvottelukunnan lausunnossaan esille tuoma tarve ydinlaitoksen sijaintipaikan luvituksen tarkemmasta selvittämisestä sijaintipaikan hyväksyminenhän tapahtuu nykyisin periaatepäätösvaiheessa vaikka sijaintipaikan tarkemmat suunnitteluperusteet vahvistuvatkin vasta rakentamislupavaiheessa eli ikään kuin vasta sitten kun juna on jo mennyt mittakaavaltaan yhteiskunnallisesti merkittävien ydinlaitosten kohdalla näin ei pidä olla pidä olla toisaalta lakiesityksessä esiin nostettavista avoimuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien laajentamista tavoittelevista pykälistä huolimatta ydinlaitosten käyttöiän pidentämistä koskeviin päätöksiin ei edelleenkään esitetä sovellettavaksi espoon ja aarhusin sopimuksen mukaista kansainvälistä ympäristövaikutusten arviointiprosessia joka olisi avoimuuden nimissä aivan paikallaan

esitetty muutos jossa kuulemismenettely selkeämmin sanamuodoin osoitetaan koskemaan laajempaa yleisöä aikaisemman paikallisuutta korostaneen muotoilun sijaan todellisuudessa muuta nykykäytäntöä kuten lakiesityksen yksityiskohtaisista perusteluista käykin ilmi arvoisa puhemies kyllä on niin että asianosaisille ja koko laajalle yleisölle nykyisessä ja lakiesityksen mukaisessakin ydinenergialaissa turvattu suullinen ja kirjallinen mielipiteen esittämisen oikeus kuulemismenettelyissä on valitettavasti viime vuosien vilkkaiden ja vaiherikkaiden vireillä olevien ydinlaitoshankkeiden yhteydessä osoittautunut olevan yhtä suurta teatteria perustuslain kahdennenkymmenennen pykälän toisen momentin mukainen mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöä koskeviin päätöksiin on kaunis ajatus työ ja ja elinkeinoministeriön prosessoimilla ydinenergialain mukaisten eri lupavaiheiden kuulemismenettelyillä tällaista vaikuttamismahdollisuutta ei ole havaittavissa mielipiteen ja sananvapaus toki on siksikin arvoisa puhemies on euratomin direktiivien lähtökohtana oleva ydinlaitoksen koko elinkaaren sääntely ja lupamenettelyjen soveltaminen ydinlaitoksen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin erittäin tärkeää siihen tulee suhtautua vakavasti tervehdin ilolla lakiesitykseen sisältyvää yhdeksännen pykälän selkiyttämistä joka korostaa vastuun ydinlaitoksen ydinturvallisuudesta kuuluvan vain luvan hakijalle eli ydinvoimayhtiölle tämä siis koskee myös ydinlaitoshankkeen alihankkijoiden ja urakoitsijoiden tuotteita ja palveluja vastuu niidenkin turvallisuuskriteerien toteutumisesta on luvan kuitenkaan tämän ei pidä johtaa ydinlaitoksen alihankkijoiden vapauttamiseen normaalista vahingonkorvausvastuusta lisäksi luvan hakijalla tulisi olla vähintään selvitysvastuu myös ydin tai säteilyturvallisuudesta siellä missä polttoainetta tuotetaan ja mistä sitä hankitaan tuotannon koko elinkaari huomioiden tulisi akkreditoinnin olla suoritettavissa vastuullisesti ja luotettavasti tuotannon tuotannon alkupisteestä loppuun saakka on erinomaista että tämän pääosin hyvän ja kannatettavan lakiesityksen siirtymäsäännökset on muotoiltu siten että uutta lakia muutoksineen sovelletaan voimaan tultuaan vireillä oleviin ydinenergian käyttöä koskeviin asioihin

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan asian käsittely keskeytettiin kahdeksas syyskuuta kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa nyt keskustelu asiasta jatkuu

viljelyn verotus maatalouden ansiotulosta pääomatuloksi kuten muukin metsätaloudesta saatava tulo sillä lakialoitteen mukaan kyse on metsästä saatavasta tuotteesta vai onko kyse sittenkin maataloudenomaisesta viljelystä se on varmasti pohdinnan alainen asia valiokunnassa tästä eteenpäin puhun pelkästään pakurista koska siitä tiedän eniten olen ymmärtänyt että pakurin kohdalla tavoite on tuottaa kolmesataatuhatta kiloa vuodessa mikä toisi satojen miljoonien ellei jopa miljardien euron vuositulot raakapakurin kilohinta on eri lähteiden mukaan kolmestakymmenestä eurosta jopa sataan euroon kilolta loppujalostettuna siitä saadaan useampia satoja euroja kilolta eli kun puhutaan kaikista viljeltävistä superfoodeista kyse on varmasti tulevaisuudessa miljardiluokan yritystoiminnasta jos se asia osataan tässä maassa hoitaa oikein toivon todella että myöskin valtiovalta on silloin mukana siinä

varsinkaan silloin jos mitä tahansa superfoodia viljellään teollisuustuotannonomaisesti ei naapurin apajille ole varmasti asiaa tämä lienee selvä mutta pakuri sinänsä kuten muutkin superfoodit on hyvä ja ja varmasti sen viljely ja käyttö arkipäiväistyy ehkäpä meillä kaikilla kasvaa jossakin vaiheessa kotonamme kitukasvuinen koivu viljellään pakuria pakuri nimittäin kasvaa myöskin semmoisessa huonokasvuisessa metsässä ehkäpä kukapa tietää pakurikäävästä saadaan jossain vaiheessa apua myös homekoulujen lapsi ja opettajauhreille siis niille jotka ovat homeisen homeisen ympäristön takia sairastuneet ennen kuin verohelpotuksia lähdetään tässä vaiheessa hakemaan yhdelle tuoteryhmälle olipa se metsän tuotetta tai maatalouden tuotetta toivon että valiokunnassa mietitään tarkkaan mitä se maksaa ja millä se rahoitetaan verolakien osalta muistuttaisin vielä siitä että vaikka kenenkään verotuksen ei pitäisi nousta niin tasaverot nousevat muistaakseni esimerkiksi alkoholi tupakka ja kiinteistövero ainakin nousevat lisäksi lapsivähennys poistetaan joka sekin liittynee verotukseen osaltaan tässä tilanteessa missä maa nyt on olisi ykkösasiaksi nostettava ehdottomasti työttömyyden poistamisen rinnalle lapsiköyhyyden poistaminen lapsivähennyksen pitäminen ei olisi paljon mutta se olisi kädenojennus lapsiperheille terveet hyvinvoivat lapset ovat tämän maan tulevaisuus siksi myös homekoulujen korjaaminen on ensiarvoisen tärkeää ja vientivaltiksikin pystyvää pystyvää pakuria ei tarvitse eikä pitäisi tarvita säästää tulevaisuudessa homeelle altistuneiden lasten hoitoon nämä lapset pitää pystyä hoitamaan ennemmin kuin he sairastuvat pakuri sinänsä muuten edesauttaa hengitysteiden auki pysymisessä minä olen vannoutunut superfoodien käyttäjä varsinkin pakuri pakuri on varsin tuttua mutta meillä pitää riittää rahaa siihen ettemme tieten tahtoen sairastuta tulevaisuuttamme lapsiamme homeisissa tiloissa käyviä oppilaita

laajempaa keskusteluakin siinä on toimittu niin että kun huomataan epäkohta niin tehdään lakialoite sen korjaamiseksi on tullut selvästi esille että näiden kääpälajien kerääminen on hyödyllistä toimintaa ja siitä saadaan tuotteita joilla monien mielestä on terveysvaikutuksia nyt kuitenkin olisin itse kaivannut tähän esitykseen hieman enemmän taloudellisia laskelmia siitä mitkä ovat tämän esityksen mahdolliset verovaikutukset jos verotusta muutetaan näin minkä suuruisesta liiketoiminnasta on kysymys miten paljon sitä täytyisi huomioida valtion talousarviossa jos tällainen muutos tehtäisiin nyt mitkä sen vaikutukset kenties olisivat tulevaisuudessa